Arvoisa puhemies, luonnon monimuotoisuus on paitsi itseisarvo, myös olennainen elementti ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. Mitä vahvempi biodiversiteetti, sitä parempi on planeettamme sopeutumiskyky edessä olevaan väistämättömään lämpenemiseen.

Jotta pystymme lopettamaan monimuotoisuuden heikkenemisen, on meidän puututtava juurisyihin.

On siirryttävä luonnonmukaisiin viljelytekniikoihin ja pois monokulttuuriviljelystä.

Metsissämme elää 80 prosenttia lajeista ja se, miten me metsiämme käytämme, on aivan olennaista monimuotoisuudelle.

Laji voi kuolla sukupuuttoon vain kerran ja tällä hetkellä sukupuutto uhkaa ennätyksellisen suurta määrää lajeja.